Arvoisa puhemies, EU käy epävirallisia neuvotteluita Libyan kanssa päämääränä yhteistyösopimus, joka käsittää myös maahanmuuttoasiat. Se on hyvin ongelmallista ja huolestuttavaa nykyisissä olosuhteissa, sillä Libya ei ole osoittanut konkreettista tahtoa kunnioittaa kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia.

Sekä toukokuussa teloitettujen että teloitusta odottavien joukossa on myös ulkomaalaisia. Kun neuvotellaan yhteistyösopimuksesta EUn ja Libyan välillä, meidän on edellytettävä, että Libya ratifioi ja panee täytäntöön pakolaisten asemaa ja oikeuksia koskevan Geneven sopimuksen sekä kunnioittaa muita tärkeimpiä solmimiaan ihmisoikeussopimuksia. Vetoan Libyan hallitukseen päästää YKn pakolaisjärjestö koordinoimaan ja auttamaan kansallisen turvapaikkajärjestelmän luomisessa maassa oleville pakolaisille.